Arvoisa puhemies, on äärimmäisen tärkeää, että todella selvitetään juuriaan myöten, mistä nämä väkivaltaisuudet kumpuavat.

Nämä kauhuteot, joita täälläkin on kerrottu ja joista voimme lukea lehdistä, muistuttavat niitä hirvittäviä julmuuksia, joita Länsi Balkanilla nähtiin. On syytä epäillä, että näillä teoilla on provokaattorit. Emme voi olla lainkaan vakuuttuneita siitä, että kyse olisi aidosti etnisistä jännitteistä, vaan kyse todennäköisesti on pikemminkin provosoiduista poliittisista jännitteistä, jotka kumpuavat siitä, että Etelä Kirgisia on erittäin köyhä ja puutteessa elävä alue. Haluaisin aivan erityisesti kiinnittää korkean edustajan ja komissaari Georgievan huomion siihen, että ihmisoikeuspuolustajilla on nyt tukalat paikat. Minusta vaikuttaa nimittäin siltä, että nyt haetaan syyllisiä väärästä paikasta. On todistajanlausuntoja siitä, että tietyt henkilöt, jotka ovat lähteneet hakemaan todistusaineistoa ja dokumentoimaan näitä raakuuksia, ovatkin itse joutuneet virkavallan toimenpiteiden kohteeksi. Olen itse vedonnut ihmisoikeuspuolustaja Azimzham Askarovin puolesta.

Hän on koonnut nimenomaan todistusaineistoa siitä, miten nämä raakuudet ovat tapahtuneet. Siinä mielessä hän saattaa olla joillekin tahoille vaarallinen. Pyytäisinkin, että komissio ja korkea edustaja kiinnittäisivät aivan erityistä huomiota ihmisoikeusjärjestöjen toimintamahdollisuuksiin, koska luultavasti niillä on kaikkein parhaat mahdollisuudet nyt selvittää, mitä oikeastaan tapahtuu ja koettaa luoda rauhaa ja vakautta.